Tämän uudistuksen myötä alhaisen hinnan ei tulisi olla enää pääkriteeri, vaan jatkossa todella kokonaistaloudellisesti parhaan tarjouksen tulisi aina voittaa.

Näillä alhaisilla hinnoilla ei voida näet täyttää julkisille hankinnoille ympäristön ja sosiaaliturvan osalta asetettuja laatukriteerejä. Liian alhaiset tarjoukset kielivät siitä, etteivät taloudelliset toimijat noudata ympäristö sosiaali ja työlainsäädännön säädöksiä eivätkä kunnioita unionin yhteisten sääntöjen lisäksi myöskään kansallisia sääntöjä.